toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa puhemies tänä päivänä iso osa meidän lainsäädäntöämme noudattelee ja saa siemenensä eurooppalaisesta lainsäädännöstä ennen muuta euroopan unionista jossain määrin myös euroopan neuvostossa tehdyistä ratkaisuista tämä ehdotushan sinällänsä on ihan perusteltu ei ole siihen huomauttamista mutta ajankohtaisen tilanteen takia kiinnitän huomiota siihen että iso britannia on erittäin voimakkaasti esittänyt kritiikkiä juuri tähän eurooppalaiseen lainsäädäntöön ja siihen että eurooppalainen ja sen tulkinta ja eurooppalaiset tuomioistuimet ohjaavat ison britannian tuomioistuintoimintaa ja ja he ovat kokeneet sen suvereniteetin kannalta ongelmaksi tämän takia on tietysti mielekästä pohtia sitä asiaa myös omassa keskuudessamme kuinka sitoudumme näihin eurooppalaisiin normeihin ja miten suhtaudumme ison britannian kritiikkiin tällä on tietysti merkitystä myös siltä kannalta että eroneuvotteluissa nyt aika paljon vaatimuksia joita on suhteessa näiden nyt hyväksyttyjen normien tulevaisuuteen miten ne tulevat britanniassa jatkumaan mutta myös talouteen liittyviä näkökohtia

valiokuntakuulemisissamme kuulemme tästä tilanteesta mikä siellä on ja tämä johdattelu aiheeseen oli ihan aiheellinen siitä syystä kun nimenomaan sieltä on ollut kritiikkiä niin lainsäädäntöä kohtaan kuin näitä taloudellisia vaatimuksia kohtaan minusta on nyt hyvin tärkeää nähdä tämä suomen näkökulmasta miten tämä kaikki mitä tapahtumaan tulee tulee vaikuttamaan myös meihin meidän talouteemme meidän

ja valiokuntakuulemisten kautta tästä jotakin lausua esimerkiksi tarkastusvaliokuntahan juuri on ottanut kantaa tämän linjan puolesta myös valtiovarainvaliokunnassa olemme asiasta kuulleet asiantuntijoita ja käyneet alustavaa keskustelua ja ja tulemme varmasti jatkossa jotain kannanottoja

itse henkilökohtaisesti pidän tätä eurooppalaista oikeusnormistoajattelua hyvänä ja sillä on erityisesti kansalaisten perusoikeuksien kannalta suuri merkitys hyvää on myös se että meillä on olemassa euroopan ihmisoikeustuomioistuin joka voi toimia eurooppalaisten ihmisoikeusnormien turvaajana ja on jopa positiivista merkitystä sillä että juuri ihmisoikeuksien puolella eurooppalainen normisto on suojelemassa kansalaisia erilaisilta poliittisilta käänteiltä tiedetään että moni hallitus on tätä kritikoinut paitsi iso britannia omista syistään niin vähän toisesta näkökulmasta liittyen turkin eu jäsenyysneuvotteluihin turkki on selvästikin yksi semmoinen maa jossa näillä yhteisillä normeilla on erittäin suuri merkitys mutta kun edustaja viitanen nosti talouden esille niin täytyy sanoa että ison britannian kanssa nyt käytävää neuvottelua pitäisi sekä hallituksen että eduskunnan seurata erittäin tarkalla korvalla mitä siellä tapahtuu yksi iso asia on se missä määrin iso britannia tulee vastaamaan niistä taloussitoumuksistaan joita se on jäsenyyden aikana tehnyt meillähän on eussa monen vuoden rahoituskehys jonka käyttö on etukäteen suunniteltu ja jaettu eteenpäin on monia muitakin vastaavia sitoumuksia silloin on merkitystä sillä tulee näissä neuvotteluissa joita käydään paitsi näiden oikeusnäkökohtien osalta niin myös selvästi sitoutumaan siihen että iso britannia vastaa jatkossakin myös eronsa jälkeen niistä sitoumuksista joihin se on ollut myötävaikuttamassa ja jotka ovat voimassa useita vuosia ison britannian eron jälkeen

minusta olisi myös tärkeää tässä yhteydessä kun nyt tämä ajankohtainen asia näistä ison britannian taloussitoumuksista tuli tässäkin istunnossa istunnossa esiin että että myös hallitus osaltaan voisi meille hieman valottaa ja avata tätä tilannetta ja omia omia näkemyksiään asiasta kaiken kaikkiaan noin muutenkin jos puhemies sallii niin hieman palauttaisin mieleen myös keskustelun eiliseltä tätä hieman laajentaen nimittäin me puhuimme täällä toisessa yhteydessä tarkastusvaliokunnan mietinnön yhteydessä siitä että kaiken kaikkiaan tätä eurooppa politiikkaa tulisi avata myös julkiseen keskusteluun eduskunnan ison salin kautta silloin heräsi ajatus muun muassa siitä että voisimme pitää ajankohtaiskeskustelun jossa käytäisiin läpi esimerkiksi näitä komission

euroopan ytimistä ollaanko ytimessä sisällä ulkona vai puolessavälissä varmasti olisi sen paikka että kaiken kaikkiaan me voisimme eduskunnassa ihan julkista keskustelua käydä ymmärrän hyvin että suuri valiokunta pääsääntöisesti on se valiokunta joka näitä asioita käsittelee niin tulee ollakin mutta varmasti olisi paikka kaiken kaikkiaan herättää myös kansalaiskeskustelua näistä asioista ja ja siksi olisi hyvä myös tällä foorumilla käsitellä näitä
edustaja heinäluoma mutta huomautan kuitenkin siitä että nyt olemme kyllä kohtuullisen kaukana tästä

kyllä me olemme aika lähellä tätä aihealuetta koska tämä koskee eurooppalaista normistoa ja sen soveltamista myös suomen osalta ja kyllä ne ratkaisut mitä euroopassa tehdään ovat olennaisia otan kuitenkin tietysti puhemiehen toivomuksen huomioon omassa puheenvuorossani ja sen takia totean vain lyhyesti että olisi perusteltua että eduskunta pysähtyisi näihin euroopan kehityksen isoihin kysymyksiin vähän perinpohjaisemmin niin että koko eduskunta pääsee lausumaan oman käsityksensä sen takia yhdyn edustaja viitasen ajatukseen siitä että pitäisimme tästä aiheesta ajankohtaiskeskustelun

puhemies edustaja heinäluoman puheenvuorosta on helppo jatkaa nythän siis tämä brexit on ollut suuren valiokunnan käsittelyssä ja ulkoasiainvaliokunnan käsittelyssä ja on jatkossakin ja nythän on brexitiin liittyvä huippukokouskin josta pääministeri on ollut hetki sitten ulkoasianvaliokuntaa ja kohta suurta valiokuntaa informoimassa käsittääkseni hallituksen piirissä haetaan nyt päivämäärää jolloin eduskunta saa tilaisuuden keskustella sekä ulko että eurooppa politiikasta tämmöinen käsitys minulla on tämä brexit asiahan on meillä koko ajan agendalla väitän että se on koko tämän vaalikauden agendalla me joudumme ottamaan jatkuvasti kantaa siihen millä tavalla komission

arvoisa puhemies edustaja anttila sanoi juuri sen minkä aioin sanoa mutta jatkan sen verran että todella brexitiä nyttenkin suuressa valiokunnassa käsitellään ja varmasti täällä avautuu keskustelumahdollisuuksia suurin hypetyshän näyttää brexitistä menevän nyt ohi tuolla isossa

arvoisa puhemies todellakin pääministeri oli tänään ulkoasiainvaliokunnassa ja tästäkin asiasta keskusteltiin näyttää siltä että toukokuun viimeisenä päivänä eduskunnalle tarjoutuu tilaisuus tähän ei ole vielä lukkoon lyöty mutta pääministerin arvio oli että toukokuun viimeisenä päivänä voitaisiin täällä käydä laaja ulkopoliittinen keskustelu

puhemies kiitän edustajat anttila ala nissilä salolainen tästä ilmoituksesta tämä vähän huojentaa sitä huolta joka tässä on siitä että eduskunta kokonaisuudessaan ja sitä kautta suomen kansa olisi tietoinen siitä mitä näissä neuvotteluissa tapahtuu ja mitä linjaa suomen hallitus suomen valtion puolesta näissä neuvotteluissa edistää paitsi näillä eurooppalaisilla oikeusnormeilla suuria vaikutuksia on myös sillä mitä tulee taloudessa tapahtumaan ja toivoisinkin että keskustelu asian saliin tuomisesta voisi nyt sitten jatkua ulkopolitiikan keskustelu on ehkä vähän oma asiansa se akuutti suuri huoli koskee euroopan unionin tulevaisuuden ratkaisuja ja sitä että niistä päästään puhumaan niillä on talousvaikutuksia niillä on tietysti monenlaisia poliittisia vaikutuksia rohkenen toivoa että kun harkitaan tätä missä muodossa tämä eduskuntaan tuodaan niin tultaisiin tällä euroopan unioni politiikkakulmalla sitten ulkopolitiikastakin on tarve puhua mutta siinä huolta on vähemmän hallitus on mielestäni hoitanut ulkopolitiikkaa kohtuullisen hyvin ja on vähemmän suuria riskejä ulkopolitiikan linjan osalta mutta eu politiikassa on ja totean vain lopuksi että tässä ison britannian maksuasiassa pitää olla kyllä erittäin selkeä linja suomella ja hallituksen pitää voida tietää mitä mieltä eduskunta on on jotta se voi välittää tämän kannan näissä neuvotteluissa eteenpäin

arvoisa puhemies on tärkeää että eduskunta saa käsittelyyn eu politiikan suuria linjauksia ja hallituksen näkökantoja siihen brexit on osoittanut sen että kansalaisilla on paljon tyytymättömyyttä eun nykyiseen tilaan ja meidän tulee kehittää euta kestävämmäksi sosiaalisesti kestävämmäksi mutta myös sellaiseksi että olemme yhdessä vahvempi talousalue tässä globaalissa maailmassa brexit neuvottelussa minusta on keskeistä se että turvaamme nyt britanniassa asuvien eu kansalaisten suomalaistenkin oikeudet siellä ja myös varmistamme sen että ihmiset pääsevät töihin ja opiskelemaan joustavasti että hyvät kauppasuhteet säilyvät tällä hetkellähän suomella on paljon muun muassa metsäteollisuuden vientiä britteihin mutta näiden kauppakysymysten lisäksi mielestäni on todella keskeistä että myös eun perusarvot ovat vahvasti näissä neuvotteluissa mukana pakolaispolitiikka näistä pitää britannian myös jatkossa kantaa vastuuta ympäristöpolitiikka ilmastonmuutoksen torjunta toivon todella että britannia on jatkossakin edistyksellisten maiden joukossa näissä kysymyksissä ja ja ajaa myös kestävää kalastuspolitiikkaa

arvoisa herra puhemies oli erittäin hyvä kuulla että tämä ulkopoliittinen keskustelumahdollisuus on todellakin mahdollisesti sitten toukokuun viimeisenä päivänä mutta tosiaan haluaisin itsekin korostaa sitä viitaten esimerkiksi siihen keskusteluun mitä eilen täällä kävimme että sen lisäksi olisi ihan syytä käydä nimenomaan eurooppalainen euroopan unionin tulevaisuutta koskeva keskustelu ja nimenomaan julkinen keskustelu silloin esimerkiksi mahdollisuus siihen että tekisimme keskustelualoitetta ja käynnistäisimme sitä keskustelua meillä on esimerkiksi uusi eurooppaministeri tulossa olisi hyvin kiinnostavaa tietää hänen näkemyksiään tähän edustaja heinäluoma viittasi äsken että varmasti olisi meille kaikille kansanedustajille ja kansalaisille hyvä olla selvillä se mikä on hallituksen linjanveto britannian maksuosuuksiin samoin se mikä itseäni valtavasti on mietityttänyt on juuri tämä keskustelu kokonaisuudessaan menemmekö niihin ytimiin ja kuinka syvälle ja millä osa alueilla ja voiko olla eritahtista kehitystä ja ja niin poispäin nämä ovat isoja isoja kysymyksiä jotka ovat heti syksyllä enemmän tai vähemmän esillä tai koko ajan ovat tietenkin mutta siksi olisi nimenomaan tämä kevätaika tällaiselle keskustelulle mielestäni tarpeen arvostaisin sitä kovasti jos eduskunnassa tähän haluttaisiin tarttua uskon että se kansalaisiakin sinänsä kiinnostaisi koska sitten kun tätä avataan niin niin paljastuu monia hyvin tärkeitä yksityiskohtia eilen puhuimme taloudesta siitä menemmekö esimerkiksi syvenevään emuun tuleeko yhteisiä

talousarvioita sun muita eli nämä ovat sellaisia kysymyksiä että kyllä ne koskettavat meitä suomalaisiakin mitä suurimmassa määrin siksi näen erittäin perustelluksi puhemies ajatuksen siitä että kävisimme myös tämän eurooppapoliittisen keskustelun

puhemies lähtökohtaisesti olen kyllä samaa mieltä edustaja heinäluoman kanssa nämä ovat niin isoja asioita ja ne eivät voi mennä vain noin puolivillaisesti eteenpäin olen täsmälleen samaa mieltä siitä mutta yksi vaihtoehto on se kun pääministerihän matkustaa huomenna neuvoston kokoukseen jossa se se reittikartta asia on esillä että sen jälkeen me kuulemme mitenkä se asia on mennyt siellä eteenpäin ja mitä tulee jatkoon niin voimmehan hyvin vedota pääministeriin että hän ottaisi sitten tähän toukokuun viimeisen päivän esitykseensä tähän ilmoitukseen myöskin keskeisesti näitä eu asioita sen vuoksi että mehän olemme jo keskustelleet täällä ulko ja turvallisuuspolitiikasta aika läpikotaisin ei ole hirveän paljon uutta nyt enää siihen linjaukseen jota me ja sen takia on on hyvä esittää pääministerille sellainen toivomus että hän ottaisi näitä asioita ehkä hieman enemmän ja akuutisti siihen esitykseen jolloin tämä toteutuisi että ainakin tässä vaiheessa päästäisiin ennen ennen kesää siitä vielä jotain sanomaan

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia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

arvoisa herra puhemies hyvät edustajakollegat ja muut paikallaolijat ajattelin puhua ihan tästä asiasta mistä tässä kohdassa on kyse eli hossan itsenäisyyden juhlavuoden kansallispuiston perustamisesta suomessahan on kaiken kaikkiaan tällä hetkellä kolmekymmentäyhdeksän kansallispuistoa ja tämä suomi sata juhlakansallispuisto on järjestyksessään siis hossan alue on suomussalmen kuusamon taivalkosken kuntien alueelle tuleva hieno kansallispuisto itse olen ympäristövaliokunnassa aikanaan saanut kuutisen vuotta olla ja myös niinä vuosina useampi kansallispuisto perustettiin ne olivat mielenkiintoisia kuulemisia ja merkittäviä juttuja niin myös tämä kansallispuisto joka joka nyt kesäkuussa avataan suomi sadan juhlavuoden kunniaksi tämä aluehan on erittäin upea harjukankainen alue missä on aarniometsää julman ölkyn upea kanjonijärvi pienenä poikana muistan myös itse olleeni ja siellä myös on ihmisiä aiemminkin ollut sillä nuo vanhimmat kalliomaalaukset alueelta ajoittuvat jopa neljäntuhannen vuoden taakse näiden kansallispuistojen kiinnostus on kasvanut merkittävällä tavalla vetovoima on kasvanut jo täällä hossan alueella itse asiassa ennen kuin alue on edes saanut kansallispuistoarvon viime vuonna hossan retkeilyalueen käyntimäärä oli yli kuusikymmentäkolmetuhatta ja kasvua oli noin viidennes lähes kaksikymmentä prosenttia edellisvuoteen suurin osa kasvusta selittyy uusien kävijöiden tutustumisretkinä tulevaan suomi sataan juhlakansallispuistoon kokonaisuudessaankin kansallispuistojen käyntimäärät ovat kasvaneet viime vuosina vuodesta kaksituhattakaksitoista vuoteen kaksituhattaviisitoista esimerkiksi kaksikymmentäkuusi prosenttia eli neljänneksen eli erittäin hyvä suosio näillä meidän hienoilla kansallispuistoilla on monet suosikit repovesi pallas ylläs oulanka nuuksio ovat kasvattaneet suosiotaan ja samalla on tullut myös uusia mielenkiintoisia kohteita myös ympäristövaliokunnan kanssa viime kaudella tutustuimme esimerkiksi örön saari tai sitten helsingin edustalle avattu vallisaari johon tehtiin esimerkiksi viime kesänä peräti kahdeksankymmentäviisituhatta käyntiä kaikkiaan näiden kolmenkymmenenyhdeksän kansallispuiston kävijöiden kokonaistulot ja työllisyysvaikutukset olivat viime vuonna lähes satakahdeksankymmentä miljoonaa euroa ja melkein tuhatkahdeksansataa henkilötyövuotta sekä kaikkien kuuden retkeilyalueen vastaavasti reilu kolmetoista miljoonaa ja reilu sataneljäkymmentä henkilötyövuotta paikallistaloudellisesti merkittävimmät puistot meillä pallas yllästunturin kansallispuisto urho kekkosen kansallispuisto kolin kansallispuisto oulangan kansallispuisto ja pyhä luoston kansallispuisto rahaa virtaa paikallistalouteen matkailualueilta joissa kävijöiden viipymä on siis pidempi ja matkailupalvelujen tarjonta suurempi suurempi esimerkiksi

kävijämäärä oli lähes kolmesataaneljäkymmentätuhatta ja kolin vastaavasti satakahdeksankymmentätuhatta mutta kolin kävijöiden rahankäytön kokonaistulovaikutus paikallistalouteen oli huomattavasti suurempi kuin nuuksiossa

opasteet ovat ajanmukaisia ja ihmiset niiden mukaisesti siellä liikkuvat sillä kun puhutaan kymmenientuhansien jopa satojentuhansien ihmisten retkeilystä niin sillä on myös merkittävä kuluttava vaikutus sille ympäristölle ja silloin on tärkeää että tästä kokonaisuudesta pidetään huolta ja ja näin olen ymmärtänyt nykyinenkin ympäristövaliokunta on asiaa esillä pitänyt ja myös me

pystytään suojelemaan hyviä luontoalueita ja ne ovat myös vastaavantyyppisiä mitä ihmiset retkeilyyn käyttävät arvoisa puhemies kun luonto on lähellä sydäntäni ja ja se on arvokas asia niin haluan nostaa aivan loppuun esille myös hienon ajatuksen jonka lehdestä huomasin suomen latu hakee jokamiehenoikeuksia unescon elävän kulttuuriperinnön kansalliselle listalle se on jollain tavalla vähän sukua tälle että me olemme halunneet suomessa pitää myös tämän luonnon meidän kaikkien yhteisenä siitä huolimatta kuka sen maan omistaa ja ja annan vahvan tuen sille että suomen ladun jokamiesoikeuksien vienti kulttuuriperinnön kansalliselta listalta

puhemies puheenvuoro oli hyvä ja yhdyn näihin näkemyksiin luonnon puolesta kannattaa aina puhua ja se on tärkeä asia mutta varsinaisesti pyysin tämän vastauspuheenvuoron koska minulla on huoli liittyen tähän rahoitukseen minkä edustaja heinonen mainitsi on erittäin hyvä ja tärkeää että asunto ja ympäristöjaosto ja valtiovarainvaliokunta ja kaikki olemme huolissamme ensinnäkin luontopalveluiden rahoituksesta mutta mainitsitte sitten omassa puheenvuorossanne metson rahoituksen ja ja oli tietenkin positiivista hyvää ja myönteistä että riihessä sinne tuli viisi miljoonaa mutta jotta silmät tähän rahoitukseen liittyen niin valitettava tosiasia on se että tämäkin raha mikä siellä riihessä tuli on jo olemassa olevan pysyvän leikkauksen paikkaus joka ei kuitenkaan kuitenkaan sitten tavallaan tätä tilannetta korjaa eli eli vastaava hallitusohjelman pysyvä leikkaus per vuosi on kahdeksantoista miljoonaa ja nyt nyt sitten tuli viisi miljoonaa lisää eli tämä ei ratkaise ongelmaa toki

ympäristövaliokunta talousarviokäsittelyssä kiinnitti metso rahoihin huomiota ja lisäsi sinne kolmisen miljoonaa tämä vuosi niillä rahoilla mennään sillä kehitystrendillä kuin pitääkin mennä ja tämä viisi miljoonaa kyllä riittää sen tavoitteen saavuttamiseksi mikä meillä on nyt jos menen varsinaiseen asiaan eli tämä on neljäskymmenes kansallispuisto todella hieno suomen itsenäisyyden juhlan merkkitapahtuma jota presidentti niinistö kunnioittaa läsnäolollaan ja ympäristövaliokunta on siellä mukana kiinnitän myös huomiota rahoitustarpeeseen siltä osin että kun hehtaarit lisääntyvät niin tietysti paineet lisääntyvät siihen että euroja pitää olla vastaavalla tavalla käytettävissä että laavut autioituvat polut reitistöt pysyvät kunnossa taloudellista vaikutusta ei voi olla vähättelemättä sillä on aluetaloudelle iso merkitys sillä on iso merkitys ihmisten terveydelle se on monessa yhteydessä ja tutkimuksessa jo todettu että mitä enemmän ulkona metsässä liikkuu niin sen paremmin ihmiset voivat näissä merkeissä oli hienoa että ympäristövaliokunta yksimielisen mietinnön tästä asiasta teki

suojelutoiminnot tarvitsevat kaikki lisää rahoja ja erityisesti minä olen todellakin kyllä huolissani niin kuin tuli esille kansallispuistojen määrärahoista jatkossa me saimme tänä vuonna myöskin lisärahoja mukaan että saadaan jonkun verran kansallispuistoihin lisärahoituksia metso asia saatiin nytten puoliväliriihessä korjattua se on hyvä mutta helppoa minkään rahan lisääminen ei ole olen todella huolissani siitä että me saisimme kaikki suomen neljäkymmentä kansallispuistoa jatkossa hoidettua asianmukaisesti pidettyä yllä meidän hienoa verkostoamme jonka

siitä meille kaikille että me saimme tämmöisen hienon puiston aikaiseksi pidetään huolta jatkossa että meillä on määrärahoja myöskin sen ylläpitämiseksi
arvoisa herra puhemies ihan lyhyesti vain että tämä viisi miljoonaa ei ole kertasumma vaan tämä toteutuu joka vuosi ja sen vuoksi on tarkoitus että tällä pystyttäisiin hoitamaan sitä projektia sinne kaksituhattakaksikymmentäviisi asti se on tietenkin hieman auki miten seuraavat hallitukset sitten tässä toimivat mutta tämä hallitus on on ilmoittanut tässä päätöksessään että viisi miljoonaa vuosittain tulee metso hankkeeseen joka on jo ihan jotain muuta kuin kertaluontoinen ja ympäristöministeriöhän antoi ympäristövaliokunnalle silloin sellaisen tiedon että että tänä vuonna olisi pitänyt saada kolme miljoonaa ensi vuonna kuusi miljoonaa ja seuraavana kahdeksan miljoonaa jotta jotta tässä tavoitteessa pysyttäisiin kaksituhattakaksikymmentäviisi no nyt jos tulee viisi miljoonaa joka vuosi niin me pysymme suht hyvin tässä perustavoitteessa

puhemies on todella hienoa että hallitus laittoi metso rahoitukseen sen viisi miljoonaa tänä vuonna ja ensi vuodelle mutta kannattaa todellakin muistaa se että kun kun tämä hallitus aloitti niin metso rahat olivat tasolla kaksikymmentäseitsemän miljoonaa ja niitä päätettiin sitten kehyksessä leikata joka vuosi tosiaan nyt ollaan tasolla tasolla noin noin neljätoista miljoonaa ja ensi vuotta ajatellen kehyksessä jo ajateltu leikata lisää siinä mielessä nämä viiden miljoonan lisäykset tälle vuodelle ja ensi vuodelle ovat todella tärkeät ja niillä pystytään varmistamaan se että että metsää voidaan nyt lunastaa suojelutarkoitukseen että pysytään edes jonkinlaisessa minimissä tähän kansallispuistoasiaan joka on myös erittäin hieno päätös haluan myös muistuttaa kuinka tärkeää on varmistaa että kun uusia puistoja perustetaan niin siihen perustamiseen riittävästi rahaa niin että rakenteet saadaan kuntoon ja sen jälkeen myös niin että rakenteita pystytään ylläpitämään sitä verkostoa niitä niitä nuotiopaikkoja ja muuta arvoisa

herra puhemies nyt olen itsekin jo vähän sivussa tästä aiheesta mutta kun metsosta nyt itse ryhdyin puhumaan ja siitä on puhuttu niin niin jatkan tämän vastauspuheenvuoron siitä hämmästelen edustaja viitasen puheenvuoroa kun hän nyt on näreissään siitä että hallitus peruu säästöjä niitähän te olette vaatineet että perukaa säästöjä nyt niitä on peruttu minun mielestäni se on hieno asia että tämä viisi miljoonaa tulee metso rahoihin sillä pystytään suojelemaan arvokkaita metsiä ja suoympäristöä ja haluan kyllä kiitokset antaa siitä tälle hallitukselle että se teki tämän arvovalinnan ministeri tiilikainen ja ministeri orpo siinä päällimmäisinä päätöksentekijöinä mutta tässä vieressä istuva ministeri salolainen oli myös erittäin ratkaiseva tekijä siinä että nämä metso rahat löytyivät minun mielestäni tämä on meille kaikille iloinen ja hieno asia niin kuin hossan kansallispuistonkin